ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö kolmekymmentäseitsemän yleiskeskustelu asiasta päättyi kolmastoista kolmatta kaksituhattayhdeksäntoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

puhemies esitän että yhdeksästoista a pykälä

arvoisa puhemies kannatan

arvoisa rouva puhemies esitän että b pykälä saa sen muodon kuten perussuomalaisten vastalauseessa

arvoisa rouva puhemies esitän että neljäskymmenesneljäs a pykälä saa sen muodon kuten perussuomalaisten vastalauseessa esitetään

arvoisa rouva puhemies esitän että neljäskymmenesviides pykälä saa sen muodon kuten perussuomalaisten vastalauseessa se esitetään

esitän että kuudeskymmenesseitsemäs pykälä hyväksytään muutettuna siten kuten se perussuomalaisten liberaalia henkeä korostavassa vastalauseessa on esitetty

arvoisa puhemies kannatan tätä erinomaista esitystä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö neljäkymmentäyksi yleiskeskustelu asiasta päättyi neljästoista kolmatta kaksituhattayhdeksäntoista pidetyssä täysistunnossa yleiskeskustelussa on veronica rehn kivi anna maja henrikssonin kannattamana ehdottanut että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen sisältyvä lakiehdotus

nyt äänestetään käsittelyn pohjaa koskevasta ehdotuksesta joka yhtyy valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä äänestää jaa jos ei voittaa on lakiehdotuksen käsittelyn pohjaksi hyväksytty veronica rehn kiven ehdotus mikäli vastalauseeseen sisältyvä pohjaehdotus hyväksytään eduskunta samalla hyväksyy lakiehdotuksen viidennenkymmenennen pykälän vastalauseen mukaisena